Se ei kuitenkaan vähennä Battistin rikosten vakavuutta. Hän on pakoillut Italian oikeuslaitosta jo kolme vuosikymmentä ja välttänyt siten toistaiseksi elinkautistuomion murhista.